Arvoisa puhemies, onnittelut hyvästä mietinnöstä, joka on hyvä pohja jatkotyölle. Standardointiprosessissa on tärkeintä avoimuus ja demokraattisuus ja heikompien yhteiskunnallisten sidosryhmien, kuluttajien ja ympäristöjärjestöjen osallistumisen parantaminen. Standardointi ei saa jatkossakaan olla vain ison bisneksen temmellyskenttä. Olen tyytyväinen, että mietinnössä huomioidaan asianmukaisen edustuksen periaate, jonka mukaan kaikkien sidosryhmien kannat tulee ottaa asianmukaisesti huomioon. Tärkeää on myös, että yhteiskunnallisten sidosryhmien edustusta vahvistetaan.

Tärkeää on myös toisen tuotantolinjan kehittäminen.